Arvoisa puhemies, tilanne Lähi idässä on äärimmäisen herkkä ja siksi on toki tärkeää, että poliittiset kannanotot tähän kysymykseen ovat hyvin tasapainoisia ja alueen myönteistä kehitystä edistäviä.